Meidän on tuettava uusiutuvan energian hankintaa ja sen tuotantoa, emme voi painaa kaasua ja jarruttaa samanaikaisesti. Olen tässä samoilla linjoilla kuin ALDE, mutta loppuäänestyksessä äänestin vahingossa väärin.